Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, onnittelut molemmille esittelijöille ja AFCO valiokunnalle erinomaisesta mietinnöstä. Se hulluus, että Euroopan parlamentti kaksitoista kertaa vuodessa matkustaa Brysselistä Strasbourgiin ja takaisin, leimaa suuren yleisön silmissä koko Euroopan unionin.

Tämä järjettömyys maksaa veronmaksajille yli 200 miljoonaa euroa. Se vie tuhansilta ihmisiltä aikaa, joka meidän pitäisi käyttää hyödylliseen työhön. Järjestely on varmaan tuntunut perustellulta silloin, kun Euroopan parlamentti oli keskustelukerho ja jäsenmaita oli 6 tai 12. Noista ajoista sekä parlamentti että EU ovat muuttuneet perin pohjin. Tästä järjettömyydestä pitää tehdä loppu. On korkea aika, että parlamentti itse päättää omasta toimipaikastaan.